Arvoisa puhemies, Libya on ottanut selkeitä askeleita kohti demokratiaa. Libyaa pitää voida ohjeistaa erityistä huomiota tarvitsevista ihmisoikeudellisista kipukohdista. Useat kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet Libyassa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista, jopa väkivallanteoista.